Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, myös omalta osaltani haluan onnitella Teitä erinomaisesta panoksesta Durbanin kokouksessa.

Haluan ottaa yhden yksittäisen asian, huolenaiheen, esille. Nyt tässä uudessa ilmastosopimuksessa metsäkadon päästöjen kompensaatiomahdollisuus jää pois, ja tämä on todella huolestuttava kehitys, nimenomaan metsävaltaisille eurooppalaisille maille.

Puuston kasvu on vuosittain 10 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin poistuma.